Arvoisa puhemies, kansainvälisen tuomioistuimen jäsenenä on pidettävä kiinni siitä, että sitoutuu velvollisuuksiinsa ja kansainväliseen oikeuteen. Näistä periaatteista välittämättä Kenia uhmasi tuomioistuimen päätöstä pidättää Sudanin presidentti. Tilanne on arka ja taustalla painaa niin mennyt kuin tuleva. Naapurimaat priorisoivat hyviä välejä Sudaniin jopa kansainvälisen oikeuden kustannuksella. Samalla Darfurin konfliktin miljoonat uhrit ansaitsevat oikeutta ja lievitystä kärsimyksiinsä. Lisäksi vuonna 2005 solmitun rauhansopimuksen toteutuksessa seuraa tärkeä vaihe tammikuinen äänestys Etelä Sudanin itsehallinnosta. Mitä ikinä kansanäänestys tuokaan tullessaan, levottomuuksilta on hankala välttyä. Darfurin laajuisen katastrofin toistuminen saattaa olla mahdollista estää järkevällä avulla. Siksi haluan nyt Kenian päätöksen kritisoinnin yhteydessä peräänkuuluttaa EUn nykyistä suurempaa roolia Sudanissa. Meidän on osoitettava, että EU tukee vahvasti ja konkreettisesti rauhansopimuksen täytäntöönpanoa. Sen myötä EUn on myös sitouduttava vaalitarkkailuun tammikuisessa kansanäänestyksessä, aina äänestäjien rekisteröinnistä ääntenlaskennan loppumetreille saakka, sekä varauduttava Etelä Sudanin poikkeustilaan.